On varmistettava, että siirtymän kustannukset eivät kaadu jo valmiiksi heikossa asemassa olevien kannettaviksi. Niiden ehtojen, joilla me tuemme niitä alueita, joihin siirtymä voimakkaimmin vaikuttaa, on oltava hyvin tarkat, jotta yhtään euroa ei päädy väärään osoitteeseen. Tuen on oltava vahvasti ehdollinen todellisille ja vaikuttaville ilmastoteoille, ja kohteen on aidosti tuettava kyseisen alueen ihmisiä, jotta siirtymä on todella sosiaalisesti oikeudenmukainen. Tällaisia ovat muun muassa energiatehokkuuden parantaminen, ilmastoteko, joka parhaimmillaan alentaa asumisen kustannuksia, hiilestä työllistyneiden uudelleenkoulutus ja aidosti ilmastokestävien työpaikkojen suora luominen. Ja tästä päästään siihen, että kaikkien ratkaisujen on tuettava ja vahvistettava sosiaalisen pilarin hyviä periaatteita. Kaikilla tulee olla tasavertainen mahdollisuus päästä koulutukseen ja osallistua työmarkkinoille, koska jos huomioimme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kaikissa ilmastoratkaisussa, pystymme uudistamaan yhteiskuntaamme paitsi hiilineutraaliksi myös sosiaalisesti paremmaksi kaikille eurooppalaisille.